Täytyy todeta, että on todella tärkeää täydentää olemassa olevaa lainsäädäntöä ja saattaa se ajan tasalle. Kun puhutaan nimenomaan lääkeaineista ja tutkitusta tiedosta siitä, mitä lääkkeet sisältävät, se on erittäin tärkeää myös potilasturvallisuuden kannalta.